Nämä kaksi mietintöä muodostavat todellakin perustavanlaatuisen pohjan koheesiopolitiikan tulevaisuuttakin ajatellen.

Kuten komissaari totesi, aluepolitiikka on nimenomaan investointipolitiikkaa.

Jos me haluamme parantaa tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita, meidän tulee myös huomioida koheesiopolitiikka hyvin tiiviinä osana näitä tavoitteita.

Toki se on myös osa sitä, mutta jo nyt koheesiopolitiikan avulla olemme hyvin vahvasti rahoittaneet tutkimusta, kehitystä ja innovaatiotoimintaa. Sen takia on hyvin perusteltua, että myös tulevalla rahoituskaudella saamme vähintäänkin samansuuruisen summan rahaa myös koheesiopolitiikalle, kuin tähänkin saakka.